Valtavat mielenosoitukset ovat käynnissä naisten oikeuksien puolesta, ja Intian pääministeri Singh on luvannut uudistuksia ja kovempia rangaistuksia raiskaajille. Minusta meidän Euroopan parlamentin jäseninä on syytä vedota myös intialaisiin parlamentaarikkoihin niin, että väkivalta kriminalisoitaisiin siellä nykyistä tiukemmin. Intia on viime vuosikymmenen aikana edistynyt köyhyyden vähentämisessä, mutta juuri naisten asemaan tulee Intiassa kiinnittää erityisesti huomiota. Minusta Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden täytyy omien lähetystöjensä kautta käynnistää dialogi intialaisten poliitikkojen kanssa, ja näin on esimerkiksi oma maani Suomi jo tehnyt. Kun Euroopan unioni siirtää varoja Intiaan, intialaiseen koulutusjärjestelmään, niin poliisien koulutus voisi olla yksi projekti.